toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on katja taimela suna kymäläisen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään lisäksi katja taimela on suna kymäläisen kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen

hylkäämisestä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö neljä valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hylätään keskustelussa on mika raatikainen leena meren kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus katson että lakiehdotus on sisällöltään perustuslain vastainen joten perustuslain neljännenkymmenennentoisen pykälän toisen momentin nojalla en voi esitellä käsittelyn pohjaa koskevaa mika raatikaisen ehdotusta äänestettäväksi

päiväjärjestyksen kuudentena asiana on ajankohtaiskeskustelu suomen aluekehityksestä kaupunki ja maaseutupolitiikasta sekä seutukuntien mahdollisuuksista ajankohtaiskeskustelun ensimmäiset puheenvuorot kumpikin maksimissaan viisi minuuttia käyttävät keskustelun taustalla olevien keskustelualoitteiden ensimmäiset allekirjoittajat edustaja petri honkonen ja edustaja lea mäkipää valtioneuvoston puheenvuoron niin ikään maksimissaan viisi minuuttia käyttää kunta ja uudistusministeri anu vehviläinen tämän jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä minuutin tai korkeintaan kahden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja vastauspuheenvuorot varataan viidennellä painikkeella tähän keskustelun käymiseen varataan kaiken kaikkinensa aikaa yksi pilkku viisi tuntia

arvoisa herra puhemies kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu jyllää valitettavasti jälleen tässä maassa johtavana riidankylväjänä on helsingin puuhakas pormestari ei esimerkiksi kaikille suomalaisille tärkeän helsingin pitäisi kilpailla muun suomen kanssa vaan kansainvälisesti kuitenkin hänen ja hänen hengenheimolaistensa tavoite on kaataa sote ja maakuntauudistus ja ylipäätään keskittää suomalaiset palveluineen ja työpaikkoineen vain suurimpiin kaupunkeihin tai itse asiassa käytännössä pääkaupunkiseudulle suomen tasapainoisen kehittämisen edellytys on maan eri kolkkien erilaisten olosuhteiden huomioiminen ihmisille on mahdollistettava hyvä elämä kaikkialla suomessa niin kaupungeissa kuin maaseudulla myös tulevaisuudessa keskusta ehdottaa hallitus oppositio rajan ja vaalikaudet ylittävää sopimusta koko maan tasapainoisesta kehittämisestä sopimus mahdollistaisi ratkaisujen hakemisen myös suurimpien kaupunkien ongelmiin

muulta salilta rauhallisuutta ja jopa vähän hiljaisuuttakin jotta kuullaan edustajan sanoma
tämä sopimus mahdollistaisi siis ratkaisujen hakemisen myös suurimpien kaupunkien ongelmiin kuten pitkäaikaistyöttömyyteen palvelujen jonoutumiseen eriarvoistumiseen ja kohtuuhintaisten asuntojen pulaan ihmiset kohtaavat nämä ongelmat arjessaan suurimpien kaupunkien tulevaisuus on saatava nykyistä kestävämmälle perustalle niin taloudellisesti sosiaalisesti kuin ympäristöllisesti kysymys kuuluukin onko tällaiseen yhteistyöhön nyt valmiutta tässä salissa ja laajemmin yhteiskunnassa vai ajavatko valta ja puoluepolitiikka suomen edun ja ihmisten arjen parantamisen edelle arvoisa puhemies koko maan tasapainoinen kehittäminen tarkoittaa ensisijaisesti sitä että työpaikkoja ja laajaa osaamista on kaikkialla suomessa suomen talous kasvaa nyt kohisten työllisyys paranee kaikissa maakunnissa tulevina vuosina onkin jatkettava uudistuksia joilla tuetaan etenkin pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia työllistää koko maassa biotalous on lupaavimpia aloja uusiin työpaikkoihin läpi maan ja etenkin uusiutuvien luonnonvarojen itä ja pohjois suomessa työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaanto ongelma on todellinen tällä hetkellä ympäri suomen talouden kasvu ei saa vaarantua osaavien työntekijöiden puutteen vuoksi seutukaupungit ovat myös tulevaisuudessa maamme teollisuuden ja viennin selkäranka seutukaupunkien kansanedustajien aloitteesta toteutettava hallituksen seutukaupunkiohjelma mahdollistaa kaupunkien elinvoiman rakentamisen niiden omiin vahvuuksiin nojautuen ohjelman toteuttamiselle on osoitettava myös riittävät resurssit valtion palveluja ja työpaikkoja ei kerta kaikkiaan ole enää varaa karsia seutukaupungeista muissa pohjoismaissa tuuli onkin jo kääntynyt niin että tuhansia valtion työpaikkoja ollaan alueellistamassa olisiko suomessa myös valmiutta tähän jos alueellistamista katsotaan modernilla tavalla ihmisten ja työtehtävien kautta ja ennen muuta digitalisoitumisen ja etätyön mahdollisuuksia hyödyntäen arvoisa puhemies ehdottoman tärkeää tasapainoisesti kehittyvän suomen kannalta on että eriasteista koulutusta on saatavissa koko maassa ja että tiet radat ja muut väylät ja infra ovat kunnossa kautta suomen myös tietoliikenneyhteydet huomioiden me keskustassa emme hyväksy koulutuksen keskittämistä koulutusmahdollisuuksia on oltava nuorille myös seutukaupungeissa ja maaseudun keskuksissa tällä vaalikaudella toteutetaan toteutetaan yli kolmen miljardin investointiohjelma maamme infraan maaseudun alempiasteisia teitä myöten ulotetaan nopeat tietoliikenneyhteydet koko maahan ja uudistetaan liikenteen palveluja euroopan unionin alue ja maatalouspolitiikka on korvaamattoman tärkeä koko maalle ja etenkin itä ja pohjois suomelle on oikein että suomi tavoittelee eun budjetista neuvoteltaessa suhteellisesti suurempaa osuutta alue ja maatalouspolitiikan rahoista eun aluepolitiikkaa on uudistettava paremmin talouden kasvua tukevaksi tukeutuen maakuntien ja muiden alueiden luontaisiin vahvuuksiin hankebyrokratiaa on arvoisa puhemies palaan lopuksi vielä sote ja maakuntauudistukseen sen vieminen maaliin tänä keväänä eduskunnassa on välttämätöntä uudistuksen kaatajat pelaavat vaarallista peliä ihmisten lähi ja peruspalveluilla maakunnat vähentävät hallintoa lisäävät kansanvaltaa ja ja antavat koko maan tasapainoiseen kehittämiseen uusia työkaluja aluepolitiikassa on kyse alueen oman kilpailukyvyn vahvistamisesta tulevaisuudessa maankäyttöä ja elinkeino ja kasvupalveluja voidaan toteuttaa uudella tavalla maakunnissa tasapainoisesti kehittyvä kokonainen suomi on tasa arvoisempi työllistävämpi ja turvallisempi sekä kaupunkien että maaseudun ihmisille arvoisa puhemies pidetään suomi yhtenä

arvoisa puhemies keskustelualoitteeni keskittyy suomen maaseutupolitiikkaan eli puhun siitä rakastan maaseutua olen kotoisin pienestä pirkanmaan kunnasta meillä on kaikki aika hyvin mutta ei samalla tavalla kuin ennen suomen murros köyhästä maatalousvaltaisesta maasta rikkaaksi teollisuusmaaksi on ollut ihmismielen käsityskykyä nopeampi pelkään että menestyksen huumassa unohdamme että suomi ei ole vain kaupungeissa maaseudulla on edelleenkin yhden pilkku kuuden miljoonan suomalaisen koti mutta tilanne on huono nuoret muuttavat pois jäävät asumaan usein opiskelupaikkakunnilleen ja ikääntyvät jäävät palveluita on aina vähemmän kierron jo kovassa vauhdissa joko puutumme tilanteeseen tai annamme maaseudun autioitua päätökset on tehtävä nyt haluan pitää koko suomen asuttuna sen vuoksi olemme tehneet keskustelualoitteen pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuu neljä miljoonaa ihmistä muun suomen näkökulmasta suomea kehitetään hyvin pääkaupunkivetoisesti voi kysyä onko tämä sitä keskittämispolitiikkaa jonka seurauksena ihmiset pakkautuvat kaupunkeihin miksi koko suomi kannattaa pitää asuttuna ensinnäkään mannerheimintiellä ei kasva ruoka ruoka suomalaisten pöytään kasvaa maaseudulla suomalainen haluaa syödä puhdasta suomalaista ruokaa jopa aina vain enemmän ruokakohut maailmalla ovat saaneet ulkomaalaisetkin kiinnostumaan suomalaisesta ruuasta kaura on jo hittituote kotimaiset marjat kasvattavat ja jopa suomalaisia porsaita viedään kiinaan asti toiseksi maaseudulla on muutakin työtä kuin maataloutta turismi on vahvimmin nousussa olevaa maaseudun yritystoimintaa kaupunki ihminen kaipaa puhdasta luontoa ja hiljaisuutta sitä suomen metsät vesistöt ja tunturit tarjoavat yllin kyllin lapin suurimmat matkakohteet kasvavat suurella vauhdilla se on ihan käsittämätön kasvuvauhti alalla kuin alalla maaseudun matkailua ei voi pyörittää etänä tarvitaan paikallisia ihmisiä ja paikallista yritystoimintaa suomi kiinnostaa siis kokonaisuudessaan ei pelkkä lappi suomi on turvallinen ja eksoottinen kohde kaiken nähneille suurkaupunkien ihmisille tämä markkinarako kannattaa nyt hyödyntää pitää olla oikeanlaista koulutusta oikeassa paikassa suomalaisten kielitaidosta on huolehdittava sinisten ansiosta viidessä maakuntakaupungissa on mahdollista osallistua kokeiluun jossa koululainen saa valita molemmat opiskelemansa vieraat kielet ruotsin sijaan voi valita esimerkiksi venäjän tarvitsemme lisää tällaista tulevaisuuden tarpeet huomioivaa päätöksentekoa maaseudun asuttuna pitäminen on turvallisuuskysymys paitsi että maanpuolustuksemme tärkeä osa on alueen tuntevat paikalliset alueelliset joukot kyse on myös sisäisestä turvallisuudesta varkaat pysyvät kaukana sellaisista kesämökeistä joiden lähellä on pysyvää asutusta kun asutusta on laajalla myös poliisi ja palokunta ovat lähellä rajaseudun asukkaat luovat

pelkällä omalla läsnäolollaan myös venäjän vastaisella rajalla miten haluan pitää suomen asuttuna aloitan yrittämisestä meidän on poistettava pienen yritystoiminnan esteitä olemme esittäneet että yritysten ennakkoveron perinnästä pitää luopua varsinkin matkailualoilla tulot ovat hyvin epäsäännöllisiä jopa säistä riippuvaisia tulosta on vaikea ennakoida pitäisi päästä ensi vuonna käyttöön tulevaa kansallista tulorekisteriä vastaavaan malliin jossa yritystoimintaa verotetaan lähes reaaliaikaisesti olemme myös ehdottaneet muutoksia yrittäjän perheenjäsenten sosiaaliturvaan nyt kotona asuva perheenjäsen joka ei lainkaan omista yritystä saatetaan tulkita yrityksen osa omistajaksi hän voi jäädä työttömyysturvan ja työllistämistoimenpiteiden ulkopuolelle me emme voi pitää tällaista lainsäädäntöä lisäksi maaseudun digitalisoimista on nopeutettava valokuitukaapelit on vedettävä kautta kautta suomen toimiva verkkoyhteys mahdollistaa etätyön ja on ehdoton edellytys kaikelle yrittämiselle maaseudulla miljoona suomalaista on on valokuituverkon ulkopuolella verkon yleispalvelunopeudeksi pitää saada sadan megabitin symmetrinen yhteys vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä valtion ja kuntien tulee tukea kuituverkon rakentamista kun verkko toimii voitaisiin villasukkia myydä kautta maailman se ei katso kotipaikkaa arvoisa puhemies toivon että me kaikki mietimme sitä haluammeko me kehittää ja pitää asuttuna koko suomen vai ainoastaan kaupunkiseutuja tähän tarvitaan meitä kaikkia

edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nopeatahtisessa keskustelussa nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta tässä vaiheessa puheenvuoro viisi minuuttia ministeri vehviläinen

nimenomaan ministerin puheenvuoron jälkeen niin kuin ensimmäisessä esittelyssä asian sanoin
arvoisa puhemies onko eduskunnalla yhteistä näkemystä suomen kehittämiseen vai ajattelemmeko että jokainen meistä on oman vaalipiirinsä edustaja ja mahdollisesti ennakkoasenteidensa vanki asettaen jopa vastakkain kaupunkeja ja maaseutua tämä keskustelu on hyvä paikka peilata yhteisesti ajatuksiamme esittelen tässä hallituksen yhteisiä toimia olemme laatineet kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman taustalla ovat ykn uusi kaupunkikehitysohjelma ja ykn kestävän kehityksen tavoiteohjelma kestävä kaupunkikehitys on vähähiilisyyttä älykästä liikennettä ja sosiaalista eheyttä työ ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt poikkihallinnollisen kaupunkiohjelman valmistelun tämä suurten kaupunkien ohjelma täydentää kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa nyt myös seutukaupunkien merkitystä pohditaan tarkemmin ja laaditaan ensimmäistä kertaa erillinen seutukaupunkiohjelma valtion ja kaupunkien väliset kasvusopimukset on solmittu pääkaupunkiseudun lappeenranta imatran oulun joensuun tampereen turun ja vaasan kanssa maankäytön asumisen ja liikenteen mal sopimukset on laadittu helsingin tampereen turun ja oulun kanssa myös uudenlaista ajattelua tarvitaan selvitysmies ahon raportin mukaisesti lounais suomen kanssa on tarkoitus kokeilla niin sanottua siltasopimusta siltasopimusideaa voisi ajatella laajennettavan muihinkin maakuntiin valtiovarainministeriö käynnistää uudistamistyön alueellistamispolitiikasta arvioimme vuodelta kaksituhattakaksi peräisin olevan alueellistamislainsäädännön uudistamistarpeita kysymys kuuluu voisimmeko digitalisoituvassa suomessa hoitaa valtionhallinnon tehtäviä nykyistä enemmän pääkaupunkiseudun ulkopuolella maakuntauudistus tarjoaa aluekehitystyöhön uuden kansanvaltaisen ja digitaalisen alustan osana uudistusta eduskunta saa käsiteltäväkseen kasvupalvelulain se uudistaa aluekehitys työvoima ja yrityspalvelut maakuntien ja kuntien yhteisiä tavoitteita ja resursseja voidaan koota yhteen allianssimallin kautta hallitus on satsannut biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin jotka tuovat työtä maaseudulle puu on saatu metsistä liikkeelle ja ruuan vientiä on edistetty normeja on purettu tiestön korjausvelkaa on vähennetty ja laajakaistahankkeiden tukikelpoisuutta on parannettu ja pohjois suomelle eun aluekehitysrahoitus on erityisen tärkeää sen avulla tähdätään työllisyyden korkean osaamisen ja innovaatioperusteisen kasvun vahvistamiseen maaseudun kehittämistyössä olennainen on eu osarahoitteinen maaseutuohjelma se tarjoaa pk yrityksille ja paikallisyhteisöille mahdollisuuden yritystoiminnan tai elinympäristön kehittämiseen hallitus on perustanut harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän hyvä aluepolitiikka on hyvää talouspolitiikkaa alueilla on kirkkaita vahvuuksia joiden päälle kasvu voi rakentua esimerkiksi lapissa korostuu matkailu pohjanmaalla energiaklusteri itä suomessa terveysteknologia ja biotalous suomen tasapainoiselle kehitykselle on olennaista että osaavaa ja työelämän tarpeita vastaavaa työvoimaa on saatavilla koko maassa koulutuksen järjestäjien kuntien ja elinkeinoelämän yhteisvoimin tulee rakentaa osaamisen ja kasvun ekosysteemejä ammattikorkeakoulujen yhteistyö työelämän kanssa luo aina uusia mahdollisuuksia yliopistoilla on suuri merkitys alueiden menestykselle ja vetovoimalle meidän eduskunnassa on näytettävä osviittaa siitä miten yhteistä ja elinvoimaista suomea rakennetaan tarvitsemme aluekehitystä jossa eri alueet kaupungit ja maaseutu tukevat toisiaan
nyt nopeaan tahtiin

kiitoksia tästä keskustelumahdollisuudesta sillä kaupunkipolitiikka tarvitsee keskustelua ja kaupunkipolitiikkaa tarvitaan tällä hetkellä kun me tiedämme että koko euroopassa maailmanlaajuisesti ja myöskin suomessa kaupungistuminen etenee ja sitä ei pidä tietenkään estää suomessa oletettavasti seitsemän suurinta kaupunkia tulevat kasvamaan miljoonan verran mennessä meillä on tässä kohtaa muutamia keinoja joita ei nyt ainakaan pidä torpata vaan joita pitäisi enemmän tukea ja joista ministerikin mainitsi nämä mal sopimukset elikkä sen että yhä edelleen tulevaisuudessakin pitää olla mahdollisuus kunnilla kaupungeilla ja sitten valtiolla sopia mitenkä erityisesti raideliikennehankkeita rakennetaan yhdessä tai niin että valtio rahoittaa jolloinka velvoitetaan sitten kuntia hoitamaan asuntorakentamista ja näin saadaan työpaikkoja siitä eteenpäin julkinen liikenne tulee oletettavasti näihin kaupunkikeskuksiin keskittymään kaupunkikeskukset ovat niitä ovat ne sitten maakuntien

jotka vetävät meidän talouskasvua ja nyt minulla on hieman huolta siitä kun c kaksikymmentäyksi kokoontuu muun muassa tänään ja sieltä on myöskin lähetetty viestiä valtiovarainministeriöön että heillä on huoli heidän investointikyvystään tulevaisuudessa heidän veronkorotuspaineistaan jos

toiminta heikkenee niin se on kokonaisuutena meidän talouskasvulle ja koko meidän yhteiskunnalle aika tuhoisaa ja näin ei pitäisi nyt antaa käydä

arvoisa puhemies suomi rakentui yhtenäisenä elikkä meillä on syytä tietysti kuunnella kaikkia osapuolia jos tässä nyt halutaan osapuoliksi kaikkia sanoa ei ole väärin että jokainen puhuu omasta puolestaan suomessa on puhumisen vapaus ja me nimenomaan tarvitsemme sitä tietoa missä päin minkäkinlaista kehitystä tulee ja kun tulen itse tuolta pienestä maakunnasta kainuusta niin täytyy sanoa että sitä työvoimaa tarvitaan myös joka puolella suomea on kasvanut neljästäsadasta yhdeksäänsataan avoimien työpaikkojen määrä eivätkä ne ole pelkästään metallialan yrityksiä vaan siellä tarvitaan osaamista ja muuta suomea rakennetaan osaamisen kautta sen takia minä puhun sen puolesta että jokaisessa maakunnassa tulevaisuudessa on myös itsenäinen yliopisto tai ainakin ammattikorkeakoulu jota kehitetään sen alueen mukaan

puhemies maakuntakeskusten lisäksi meillä on jalostusarvoltaan hyvin merkittävää tuotantoa ja teollisuutta alueilla jotka eivät ole maakuntakeskuksia eivät ole edes seutukaupunkeja vaan ovat ihan tavallisia kuntia yhteiskunnan kannalta niillä on erittäin suuri merkitys ja monet näistä yrityksistä potevat koulutetun työvoiman pulaa monilla paikkakunnilla miehille löytyy töitä välttämättä lähialueilta naisille töitä tai tai päinvastoin tämän asian korjaaminen voidaan hoitaa ainoastaan koulutuksella ja esimerkiksi sillä että näihin yrityksiin voidaan opiskelijoita rekrytoida nykyistä paremmin koska sen jälkeen heillä on paremmat mahdollisuudet sijoittua kyseisiin yrityksiin näitten yritysten työvoiman tarve on sillä tavalla tärkeätä yrittää hoitaa koska näille yrityksille vaihtoehto ei ole maakuntakeskus tai pääkaupunkiseutu vaan se vaihtoehto on sitten siirtymisen osalta suomen rajojen ulkopuolella sen tähden toivoisin että tässä keskustelussa löytyisi ituja joilla voitaisiin konkreettisesti osoittaa apua mitenkä näiden jalostusarvoltaan merkittävien toimijoiden osalta tämä työntekijäpula pitkässä juoksussa voidaan hoitaa niin että entistä lähempänä työpaikkaa ihmiset voisivat asua eikä vaihtoehto olisi pelkästään pääkaupunkiseutu tai

arvoisa puhemies kyllä tähän puheeni alkuun ajattelin sanoa sen että kaikista tuhoisinta nyt tässä vaiheessa olisi se että me tekisimme vastakkainasettelua suurten kaupunkien maakuntakeskuskaupunkien seutukaupunkien ja maaseudun kanssa

ja yhteistuumin ja yhteisvoimin meidän täytyy täytyy kyllä tätä maata rakentaa ja tämä vastakkainasettelu on kaikista pahinta myrkkyä mitä voidaan voidaan tehdä siksi siksi katsonkin että kun

temissä on kaupunkiohjelma menossa ja sitten on lisäksi vielä tämä seutukaupunkien ohjelma niin jossain vaiheessa nämä täytyy sillä tavalla synkronoida että tämmöistä vastakkainasettelua ei tule puhun itse näistä seutukaupungeista nyt muutaman sanasen kun olen tässä seutukaupunkiohjelmatyöryhmässä mukana tätä seutukaupunkiohjelmaa tekemässä seutukaupungit ovat maakuntien kakkoskaupunkeja mutta itse asiassa suomalaisen talouden hyvinkin pitkiä vetureita edustaja paatero sanoi että nämä suuret kaupungit ja maakuntien keskuskaupungit vastaavat tästä suomen taloudesta mutta itse asiassa kun tarkemmin katsotaan näiden seutukaupunkien rooli taloudessa on iso tietysti tämä elinvoima seutukaupungeille tulee niitten yrityksien kautta mutta nostaisin ihan tähän nopeasti vielä kun ehdin viisitoista sekuntia tämän uuden tavan tähän koulutukseen niin että nämä yritykset saavat nopealla aikataululla tarvitsemiansa työvoimapalveluja ja tämä muuntokoulutus tulee olemaan aika ratkaisevassa merkityksessä meillä on mielestäni pikkuisen jäykkä tämä koulutusjärjestelmä jatketaan sitten kun

oli sen verran virkistäviä ajatuksia että jatkan samalla virkistävällä ja ajatuksia herättävällä linjalla nythän on niin että näistä kahdesta suuresta reformista sote uudistus on ollut laho siitä lähtien kun kokoomus ajoi siihen väkisin ennenaikaisen valinnanvapauden kun taas sitten maakuntauudistus ei ole ainakaan kokonaan huono meillä pääkaupunkiseudun ja uudenmaan ulkopuolisessa maassa se on jopa kehityskelpoinen sama lakki ei käy melonille ja banaanille se on tässä maakuntauudistuksessakin todettava mutta nyt on niin että hallituspuolueet tekevät avointa kauppaa näistä kahdesta asiasta jotka eivät sinänsä edes kuulu toisiinsa on ilmaistu että kokoomus ottaa maakuntauudistuksen jos saa valinnanvapauden saa valinnanvapauden keskusta päinvastoin sinisille käyvät molemmat kunhan kukaan ei kaada hallitusta ja vie maata uusiin vaaleihin joissa lähtisivät ministeri ja edustajapaikat nyt kun sitä kauppaa käydään niin käydään sitten on nimittäin minun mielestäni kansakunnan kohtalonkysymys pitää erityisesti sosiaaliperäinen maahanmuutto hallinnassa se on sitä erityisesti kaupunkien kannalta gettoutumisen ja muun välttämiseksi mutta myös koko maan hallituksella on on hyvä kahdeksannenkymmenennen kohdan maahanmuuttopoliittinen ohjelma jota se kuitenkaan ei ole toteuttanut mitä nyt hallitus sanoisi jos tarjoaisinkin täältä oppositiosta kannatuksen tälle maakuntauudistukselle sillä edellytyksellä jos hallitus toteuttaa täysimääräisenä tämän maahanmuuttopoliittisen ohjelmansa

herra puhemies vihreät allekirjoittavat sen mitä ministeri vehviläinenkin sanoi että eri alueet tukevat toisiaan ja meidän pitää nojautua alueiden vahvuuksiin jotta tämä maa menestyy viitaten vastakkainasetteluun minä en ole sitä viime aikoina niinkään tässä salissa aistinut mutta näistä puheenvuoroista joita edustajat honkonen ja mäkipää pitivät olin sitä hieman kuulevinani ja pidin sitä hieman erikoisena siitä syystä että he ovat hallituspuolueiden edustajia jotka sitten haukkuvat keskittämispolitiikkaa jota näkevät eri paikoissa kun kuitenkin he ovat hallituksessa käytän esimerkkinä vaikkapa käräjäoikeuslaitoksen uudistuksia tai sitä

samalla tietenkin olen huolissani siitä miten kasvukeskukset pystyvät huolehtimaan jatkossa investoinneistaan tätä palautetta tulee paljon ja varmaan ministerillä on siihen näkemyksiä olemassa olen ymmärtänyt että pääministerin pyöreän pöydän keskusteluissakin on puhuttu siitä että eu puheenjohtajakauden kokouksia keskeisiä kokouksia nimenomaan kannattaa järjestää muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla tälle on tullut laajasti tukea mutta en ole vielä tietoinen siitä ollaanko asiaan puuttumassa toivonkin siis että suomi eu puheenjohtajakaudellaan näyttää muulle euroopan unionille myös muutakin suomea kuin pääkaupunkiseudun

esitellyt aiheet tuntuvat hyvin läheisiltä ja kannatettavilta mutta niillä on valitettava ristiriita kyllä sen kanssa mitä hallitus on tehnyt tämän kauden aikana ajatellaanpa vaikka postipalveluitten alasajoa taksiuudistusta joka uhkaa viedä viimeisenkin palvelun sieltä syrjäisimmältä kylältä ja koulutusleikkauksia jotka pitkällä aikavälillä ovat kaikista tuhoisimpia lapin matkailu elää vahvinta nousukauttaan esimerkiksi kaikilla keskeisillä lentoasemilla on investointipaineita vaikka juuri on tehty investointeja rovaniemellä ivalossa ja kittilässä osoittaa sen volyymin kasvun niin pitäisi pystyä huolehtimaan siitä että nämä vahvat matkailijavirrat vuotavat myöskin syvälle maaseudulle ja se ei onnistu muuten kuin pitämällä huolta koko tieverkosta investoinneista ja sen ylläpidosta kaikkina vuodenaikoina mutta lapissakaan ei pidä

toivonkin kyllä että tämä investointi otettaisiin tosissaan ja pystyttäisiin rakentamaan tulevaisuutta useammalla toimialalla lapissa

arvoisa puhemies ymmärsin näin että tässä keskustelussa halutaan löytää yhteisiä linjauksia tai yhteistä poliittista tahtoa kehittää koko maata silloin minun mielestäni lähtökohdan tulisi olla se että sekä tunnistamme että tunnustamme että meillä on hyvin erilaiset alueet tässä maassa ja silloin mielestäni kaikissa uudistuksissa kaikessa lainsäädännössä kaikissa eri poliittisissa linjauksissa ja ohjelmissa tulisi tulisi huomioida nämä hyvin suuret eroavuudet minun mielestäni yksi suurin ongelma tällä hetkellä on että maakunta ja sote uudistuksessa ei tunnisteta että meillä on hyvin eri lähtökohdat lähteä näihin uudistuksiin vaan se sama malli pakotetaan kaikkiin alueisiin ja se ei tue tätä tulisi pyrkiä ja mihin pyrimme myös tässä keskustelussa näen että kaikki ne muut toimenpiteet erilaiset kaupunkipoliittiset ohjelmat panostukset ynnä muuta eivät tuota tulosta ellemme tunnista näitä erilaisuuksia näissä isoissa uudistuksissa ja ja minun mielestäni se on kohtalonkysymys saadaanko muutoksia maakuntalakiin rahoituslakiin jotta voidaan tukea pääkaupunkiseutua pienempiä kaupunkeja seutukaupunkeja sekä maaseutua ja saaristoa me tarvitsemme hyvin erilaisia malleja jotta todella tuetaan kaikkia alueita

arvoisa puhemies tämä on hyvä aihe josta on syytä syytä keskustella että voisimme vähentää vähentää vastakkainasettelua tulevaisuudessa kaupunkien ja maaseutukuntien väliltä itse tulen pohjanmaalta ja tuoreissa mittauksissa on hyvin monta kuntaa siellä nimenomaan ruotsinkielisellä pohjanmaalla jotka onnellisuusmittauksissa pärjäsivät tosi tosi hyvin pääosin meidän elinkeinoelämä voi hyvin työllisyysaste on hyvä ja siellä on kuntia joissa työttömyys on tosi alhaisella tasolla joku on sanonut että siellä ovat ihmiset enemmän töissä itse asiassa he haluaisivat mutta sitten on joitakin asioita mitkä mitkä pilaavat myös meidän onnemme olette varmaan huomanneet viime aikoina kun on uutisoitu siitä miten sudet liikkuvat ihmisten pihoilla ja jopa koulu koulu ja lastentarha alueilla tätä tapahtuu nyt toistuvasti useimmissa kunnissa ja kaupungeissa ja mihin tämä johtaa no se johtaa siihen että ihmiset alkavat pelkäämään he eivät uskalla päästää lapsiaan lapsiaan leikkimään yksin ulos he eivät uskalla päästää lapsiaan kouluun vaan joutuvat nyt joka aamu ja iltapäivä kuskaamaan lapsiaan kouluihin tai lastentarhoihin

puhemies neljä asiaa ensinnäkin kaupunkipolitiikkaa kehyskuntapolitiikkaa seutukuntapolitiikkaa maaseutupolitiikkaa ei pidä asettaa vastakkain elämisen edellytyksiä pitää olla eri puolilla maata se on oikea lähtökohta toiseksi me tarvitsemme positiivista rakennemuutosta jokaisessa maakunnassa olkoon sitten tämmöisen siltaohjelman tapainen jossa elinkeinoelämä kunnat yliopistot kansalaisjärjestöt tekevät sen maakunnan kehittämisen yhteisen tulevaisuuden ohjelman kolmanneksi sote uudistuksen jälkeen kunnille jää elinvoimaisuustehtäviä elinkeinopolitiikan tehtäviä ja tarvitaan kuntayhteistyötä maakuntienkin sisällä neljäs liittyy siihen työvoiman kohtaanto työpaikkojen saanti ja työntekijöiden kohtaaminen työpaikkojen saannissa tulee olemaan iso haaste tämä vaatisi tämmöisen parlamentaarisen valmistelevan työn jossa pitäisi olla eri toimijoiden mukana tulevaisuudessa koska se vaatii asuntopolitiikkaan pendelöintiin muuttoon liittyviä ratkaisuja yhtä aikaa oletteko hallituksena valmiita tämmöisen käynnistämään

arvoisa herra puhemies harvaan asutun maaseudun osalta onkin parlamentaarinen työryhmä ja toivon että jokaisessa eduskuntaryhmässä on käyty läpi niitä infraehdotuksia mitä tämä työryhmä on esittänyt totuushan on se että maaseutu jonka kehittyminen on koko suomen kannalta merkittävää ei voi kehittyä jos bitti ja rekka eivät pysty kulkemaan sen lisäksi on monia muita ajatuksia noussut siellä parlamentaarisessa työryhmässä jotka eivät välttämättä maksa juuri mitään mutta ongelmakohdaksi tulee hyvin usein se että katsotaan onko perustuslaillisesti mahdollista että kohdennetaan joitakin toimenpiteitä nimenomaan sinne harvaan asutulle alueelle joka edustaa kuuttakymmentäkahdeksaa prosenttia pinta alastamme mutta vain viittä pilkku kolmea prosenttia väestöstä

suomen voi varmaan jakaa ainakin suuriin kaupunkeihin seutukaupunkeihin kehyskuntiin kaupunkiläheiseen maaseutuun ja harvaan asuttuun maaseutuun ja näillä kaikilla pitää olla omat keinonsa miten niitten elinvoimaa turvataan niitä on ihan turha asettaa vastakkain seutukaupunkien osalta täällä esimerkiksi edustaja mustajärvi puhui siitä että on tapahtunut keskittymistä se on totta että tuhatkahdeksansataa luvulta asti on tapahtunut keskittymistä sen viidentoista vuoden aikana kun me olemme tässä talossa olleet hallituksen väristä riippumatta tiettyjä hallinnon tehtäviä on siirtynyt seutukaupungeista maakuntakeskuksiin riippumatta siitä minkä värinen hallitus meillä on ollut olemassa mutta olennaista on se että työvoiman saatavuus turvataan koska moni suomen vientiteollisuuden perusta on näissä pienemmissä kaupungeissa ja sen vuoksi sen osaamisen kehittäminen ja sen takaaminen että sinne saadaan riittävästi työntekijöitä jotka sitoutuvat siinä olemaan

arvoisa puhemies tämän ajankohtaiskeskustelun tavoitteena on purkaa maaseutukuntien ja kaupunkien välistä jännitettä ja hyvä niin siksi ihmettelenkin kyllä miksi edustaja honkonen puolusti niin kiivaasti maakuntauudistusta perustettavissa maakunnissahan ylintä valtaa käyttävät nimenomaan vaaleilla valittavat maakuntavaltuustot ja keitähän näihin maakuntavaltuustoihin tullaan valitsemaan ei tarvita kummoista selvänäkijää ennustamaan että maakuntien keskuskaupungit saavat maakuntavaltuustoihin kokoaan suuremman edustuksen ja pienemmät kunnat eivät välttämättä saa valtuustoon yhtäkään edustajaa esimerkiksi monet uudenmaan vaalipiirin kansanedustajat ovat allekirjoittaneet vetoomuksen uudenmaan maakunnan jakamisesta kahteen vaalipiiriin helsinkiin ja ja ympäryskuntiin jotta helsinki puolue ei saisi uudenmaan maakuntavaltuustoon yksinkertaista enemmistöä se tässä keskustelussa tosiaan hämmentää miten samat edustajat voivat puolustaa maaseutukuntia ja seuraavassa puheenvuorossa

erilaista politiikkaa eri alueille ei vastakkainasettelua meillä on nyt keskustavetoinen hallitus mutta silti politiikka on ollut alueellista eriarvoisuutta kasvattavaa postipalvelut heikkenevät taksipalvelut kallistuvat junavuoroja on lakkautettu erikoissairaanhoitoa pakkokeskitetty käräjäoikeuksia suljettu ei näitä päätöksiä ole tehnyt vapaavuori vaan keskustavetoinen hallitus arvoisa puhemies me tarvitsemme sote uudistuksen joka antaa maakunnille valtaa päättää omista palveluistaan ja alueen omien tarpeiden näkökulmasta hallituksen sote maakuntamallissa todellista itsehallintoa ei kuitenkaan valitettavasti tule kun ei ole verotusoikeutta eikä valtaa päättää palvelutuotannon rakenteesta markkinamallia pakkosyötetään maakunnille ja maakunnille myös pakkosyötetään tilaaja tuottaja mallin mukainen hallintaorganisaatio arvoisa puhemies valitettavasti näyttää nyt siltä että tulevien maakuntien itsehallinnoksi jää lähinnä leikata palveluista tai itkeä ja leikata palveluista ei tämä ole hyvää aluepolitiikkaa hyvä hallitus

ykn onnellisuustutkimuksessa suomi on maailman onnellisin maa ja kun katsotaan mitä ilta sanomissa luki viime viikolla niin kun maailman onnellisimmassa maassa maassa katsotaan niitä kahtatoista kuntaa missä ollaan kaikkein onnellisimpia niin silloin olemme jo pohjanmaalla tämä on tietenkin hieno asia ja tästä olen hyvin ylpeä itse vaikkakin sudet nyt siellä kävelevät ja se on myös ongelma mutta se ei ole tämän keskustelun pääagenda pääagenda arvoisa puhemies minäkin yllätyin tästä edustaja honkosen puheesta koska tilanne on nyt se että keskustalla on pääministerin salkku keskustalla on valta vaikuttaa ja nyt tällä hallituskaudella ollaan kuitenkin keskitetty toimintoja niiltä seutukunnilta joissa asiat ovat menneet hyvin on myös otettu mahdollisuus vaikuttaa omaan sairaalatoimintaansa käräjäoikeudet on keskitetty ja niin edelleen minkä takia puhutte

yhtä ja sitten ette ette kuitenkaan toimi niin kuin meidän pitäisi saada edellyttää että keskusta toimisi
arvoisa puhemies hyvä että keskustellaan aluepolitiikasta kaupunkipolitiikasta niin kuin edustaja satonen totesi meillä on useammanlaisia alueita uupunut tämä metropolialue joka kilpailee muitten metropolien kanssa euroopassa ei niinkään kotimaisesti sitten meillä on kasvukeskuksia maakunnissa ja toisen ja kolmannen kokoluokan kaupunkeja seutukaupunkeja maakunnissa joilla on omat ongelmansa

valitettavasti on aika paljon semmoisia alueita mistä väestö häviää ja palvelut vähenevät ja maaseudulla asuvien ihmisten asuntojen kiinteistöjen hinnat romahtavat ja tämä vaikuttaa näitten ihmisten arkeen me tarvitsemme kokonaisvaltaista politiikkaa jossa nämä osa alueet toimivat yhdessä keskenään tämä tarkoittaa infrastruktuurirakenteita se tarkoittaa sitä että suomen pitää liittää oma väyläverkostonsa euroopan ten t verkostoon meidän täytyy rakentaa elinkeinopolitiikkaa näitten alueitten vahvuuksien kautta ja sitä kautta rakentaa suomea joka puolelta en usko että kasvua saadaan kaikkialle syntymään mutta säälliset elämänolosuhteet pitää turvata

moniakin tärkeitä alueellisia ohjelmia mehän olemme liian paljon näissä asioissa ikään kuin juoksuhaudoissa niin että kypärä nipin napin näkyy tästä vastakkainasettelusta kyllä pitäisi päästä eroon jotta voitaisiin rakentaa yhteisen edun edun aluepolitiikkaa tämmöinen win win win win ohjelma joka voisi toteutua sitten pitkällä aikajänteellä tästä eteenpäin haluan kiinnittää vain yhteen seikkaan huomiota se on akuutti pulma se on kriittinen kohta se on kysymys osaavasta työvoimasta meidän yrityksillemme joita on eri puolilla maata ja monenlaisissa kaupungeissa myös ihan puhtaalla maaseudulla moni vientiyritys

onko hallituksessa aikeita toimia tämän nimenomaisen probleeman ratkaisemiseksi aika nopeasti opetusministeriön ja temin puolella
arvoisa herra puhemies tähän maakuntauudistukseen liittyy myös merkittävä mahdollisuus kun ajatellaan kaupunkeja ja harvempaan asuttuja seutuja kun sote kulut siirtyvät maakunnille niin pienten kuntien mahdollisuus houkutella ja ottaa vastaan esimerkiksi eläköityviä kansalaisia kasvaa johtuen siis siitä että että sote kulut menevät maakunnalle ja esimerkiksi eläkeläisten tuomat verotulot eläkkeistä tulevat kunnille tämä on semmoinen näkökulma joka on tullut ympäristövaliokunnassa esille ja se näkökulma kannattaa tuoda myös julkisesti entistä enemmän näkyville koska siinä on ihan selkeä mahdollisuus kysynkin ministeriltä onko tähän kiinnitetty huomiota toinen kysymys koskee kaavoittamista onko jotain estettä että kaavoitetaan ylöspäin ymmärtääkseni kunnilla on kaavoitusmonopoli ja ylöspäin voidaan kaavoittaa jos kunta haluaa
arvoisa puhemies työttömyys on koko suomea vaivaava ongelma se on liian korkealla sekä kaupungeissa että maaseudulla nyt työllisyyspalveluiden kuntakokeiluja on onneksi vireillä eri puolilla suomea yhdeksällä eri alueella muun muassa pirkanmaalla kehyskunnissa mistä itsekin tulen siellä näistä työllisyyspalveluista on saatu tähän mennessä hyviä tuloksia vaikka ne ovat olleet käynnissä vasta hieman yli puoli vuotta osin osin työttömyyden laskussa on varmasti kyse maailmantalouden hyvästä vireestä mutta ainakin itselleni on tullut hyvää palautetta myös työttömiltä näistä palveluista joissa he saavat kunnista hyvää henkilökohtaista palvelua eivätkä niinkään kasvotonta puhelinpalvelua te keskuksista

arvoisa herra puhemies erittäin tärkeä ja ajankohtainen keskustelu nyt haluaisin avata tähän vielä enemmän mitä tarkoittaa se kuinka seutukunnat ja alueet voivat kehittyä se tarkoittaa kyllä sitä että kuinka meidän korkeakouluopetus suhteessa elinkeinoelämään kohdentuu eri puolilla maata täytyy surullisena todeta että meillä satakunnassa jossa on metallinjalostusta kemianteollisuuden toiseksi suurin keskittymä erittäin voimakas elintarviketeollisuus ja metsäsektori ei valmistu ammattikorkeakoulussa yhtään diplomi insinööriä näille alueille nyt tulee sitten robotiikan alueelle kyllä onneksi järjestelmärahoitusta mutta haluaisin kysyä ministereiltä pitäisikö meidän pystyä valtiovaltana määrittelemään enemmän korkeakoulujen ja korkeakouluyksiköiden sijoittumista ja ja niissä tehtävää koulutusta
arvoisa herra puhemies suomalaisen yhteiskunnan kehittämisen kannalta on ratkaiseva tekijä se pysymmekö yhtenäisenä kansakuntana tällä hetkellä talouskasvu perustuu hyvin vahvalti metsäteollisuuden vahvaan nousuun joka on generoinut ympärilleen metalliteollisuutta kemianteollisuutta kuljetuksia ja niin edelleen

meillä on käytettävissämme on varmasti maailman parasta luokkaa katsottiinpa asiaa miltä suunnalta tahansa meillä on puhtaat pohjavedet meillä on metsävarat kallioperän rikkaudet maatalous pitää muistaa tänä päivänä se kylmä tosiasia kun juuri saimme lukea sen eurooppalaisen tutkimuksen ruuan puhtaudesta euroopassa että siellä on antibioottijäämiä lähes kaikessa lihassa salmonella on iso ongelma on kaikenlaisia jäämiä erilaisista torjunta aineista mutta suomessa tätä ongelmaa ei ole meillä on siis hallussamme kaikki menestymisen avaimet kun meillä vain riittää yhteisymmärrystä tämän hyvän hyväksikäyttämiseen koko kansakunnan hyväksi koska nythän talous kasvaa joka puolella suomea pidetään tämä asia eduskunnassa mielessä joka

vahvat kaupungit ja elinvoimainen puhtaan luonnon ja kestävästi käytettävät luonnonvarat ylläpitävä maaseutu ovat varmastikin suomen menestykselle molemmat aivan välttämättömiä kestävää politiikkaa niin kaupungeissa kuin maaseudullakin voidaan tehdä muun muassa kiertotalouden ja resurssiviisaiden ratkaisujen edistämisen kautta niin asumisessa liikenteessä elinkeinotoiminnassa kuin vaikkapa julkisissa hankinnoissakin yhä useampi suomalainen myös haluaisi asua kaupunkien sijaan tuolla puhtaan luonnon keskellä maaseudulla kun tässä maakuntauudistus esille otettiin on edellytys niin ruuantuotannolle asukkaiden pitovoimana ja vetovoimana kuin vaikkapa matkailupalveluillekin niin tekee mieli ottaa esille se että maakuntauudistuksessahan ei lain taustatöiden mukaan ole missään tapauksessa ollut tarkoitus muuttaa yleisen edun valvontaa ympäristöasioissa mikä on tehty turvaamaan puhtaan luonnon resursseja eikä ole ollut tarkoitus muuttaa sen järjestelmän perusteita yleisen edun valvontaa heikentäväksi miksi kuitenkin näin tehdään ja vaarannetaan alueen vahvuutta puhtaan luonnon säilyttäjänä

arvoisa puhemies parasta aluepolitiikkaa on sellainen politiikka jossa päättäjät antavat alueiden ihmisille ja yrityksille heidän omiin vahvuuksiinsa perustuvat välineet onnistua siellä omilla kun kuuntelin honkosen puheenvuoroa jossa kyllä olin haistavinani vastakkainasettelua niin on pakko sanoa että viime aikoina tehdyt päätökset esimerkiksi käräjäoikeuksista poliisiasemista savonlinnan opettajankoulutuslaitos iski voimakkaasti etelä savoon sairaalakysymykset vaasassa ja muualla tässä suhteessa alueiden näkökulmasta ole olleet hääppöisiä yhdyn siihen että että elinvoimaiset kaupungit tarvitsevat vireää maaseutua ja toisinpäin eivät vastakkainasettelua annetaan kaupunkien kasvaa mutta arvoisa ministeri suuret kaupungit ovat esittäneet huolen siitä miten käy niiden investointikyvylle investoinnit ovat kuitenkin kasvun lähtökohta tarvitaan julkista rahaa jotta yksityiset lähtevät liikkeelle pysyykö teidän sydämenne kovana suurille kaupungeille
ministeri lindström kaksi minuuttia

arvoisa herra puhemies kiitos asiallisesta tärkeästä keskustelusta täällä moni edustaja kalli edustaja turunen edustaja satonen edustaja kääriäinen ja moni muu kysyi osaavan työvoiman perään ja mitä hallitus on siihen suunnittelemassa paljonkin on suunnittelemassa meille on annettu tehtäväksi tuoda yhdessä opetusministerin kanssa lisää työkaluja tämän muuntokoulutuksen lisäksi muuntokoulutuksen laajentaminen on on yksi mistä ollaan keskusteltu mutta olen tavannut monia toimijoita alueilta missä heillä on idea esimerkkinä pohjanmaalta on metallifirma jossa on pulaa työntekijöistä ja heillä on idea että voisivatko he ammatillisesti kouluttaa kaikille siihen yhteiseen tarpeeseen ja tämä taivutettaisiin tämän ammatillisen koulutuksen reformin kautta niin että se taipuu myös siihen on hyvin tärkeää se että me emme nyt siiloudu tässä ajattelemaan että tämä on jotenkin vastakkaista vaan kuunnellaan alueita ja heidän tarpeitaan tämä on ainakin minulla ollut se lähtökohta ja uskon että se on koko hallituksen lähtökohta tällä on kiire ja me tarvitsemme nopean toiminnan työkaluja tähän asiaan ja vastaamaan tähän mutta sitten tämä iso kysymys miten nämä alueitten eroavaisuudet otetaan tässä huomioon tässä kasvupalvelu uudistuksessa meillä oli tavoite löytää sellainen malli joka mahdollistaa maakunnan ja kuntien tehokkaan yhteistyön ja semmoinen löytyi se on allianssimalli pirkanmaalla ja tampereella on erittäin hyvä työllisyyskokeilu ja edustaja savio kysyi

jatkosta me olemme käyneet tosi hyvää keskustelua pormestari lylyn ja alueen toimijoiden kanssa siellä on tehty erinomaista työtä me emme ole oikeastaan mistään muusta olleet eri mieltä kuin järjestämisvastuusta nämä kokeilut eivät mene hukkaan vaan nämä kokeilut ovat hyvä silta tuleviin pilotteihin jotka käynnistyvät syksyllä ja niihin pilotteihin on tullut jo hakuja ja olen kannustanut alueita miettikää niitä omien alueitten vahvuuksia niitten kautta näitä kasvupalvelu uudistuksia viedään eteenpäin

kuten edustaja henriksson täällä aikaisemmin totesi suomessa asuu maailman onnellisin kansa ja hallituksen aluepoliittiset teot ovat tukeneet viime aikoina merkittävästi tätä tilannetta työllisyys on parantunut velanotto viime vuoden osalta on puolet arvioidusta talousarviosta ja myöskin kuntien puolella talous kehittyy myönteisesti ylijäämää yli viisisataa euroa per asukas se antaa kunnille mahdollisuuden parantaa omia palvelujaan ja kun kuntien palvelut paranevat niin se houkuttelee siellä ihmisiä asumaan mutta ylitsepääsemättömän tärkeää on se että siellä on koulutuspaikkoja kuten edustaja kääriäinen täällä omassa puheenvuorossaan totesi nyt on ne ajat jolloinka tulee tähän koulutukseen satsata että ne yritykset saavat niitä työntekijöitä se on valitettavaa että meiltä eri maakunnista löytyy löytyy yrityksiä ei löydy osaavaa työvoimaa erityisesti korkeakoulutettua työvoimaa ja se tarkoittaa sitä että myös maakunnissa on oltava vähintään ammattikorkeakoulutasoinen toimiva oppilaitos

arvoisa puhemies on todella hienoa että me täälläkin keskustelemme alue ja kaupunkipolitiikasta on sinällään harmillista että se että tällä hetkellä helsingissä järjestetään kaupunkipolitiikan seminaari nähdään uhkana eikä mahdollisuutena mielestäni on erittäin hyvä että kaupungit keskustelevat keskenään ja pyrkivät lisäämään välistään yhteistyötä esimerkiksi maankäytön suunnittelussa olisi vaikka meillä on hyvät mal sopimukset tällä hetkellä olemassa paljon kehitettävää jos ajattelemme esimerkiksi pääkaupunkiseutua ja metropolialuetta meillä on täällä kolme maan suurinta kaupunkia joiden välillä edelleenkin pitäisi yhteistyötä mielestäni parantaa ei missään nimessä heikentää kaupungistuminen on sekä hyvä että huono asia mutta se on asia joka joka tapauksessa tapahtuu esimerkiksi maailmalla kaksikymmentäviisi vuotta sitten vain kymmenen viiva viisitoista prosenttia asui yli miljoonan ihmisen kaupungissa ja nyt tämä sama luku on kahdeksankymmentä viiva kahdeksankymmentäviisi prosenttia

meidän maaseutupolitiikka oli lähes yksinomaan maatalouspolitiikkaa elämä maaseudulla on toki paljon muuta kuin pelkästään maataloutta tänä päivänä sen tajuaa jokainen varsinainen asiani liittyy turismiin joka on maailman voimakkaimmin kasvava teollisuudenala nimenomaan suomella on loistavat edellytykset turismin maana ei pelkästään lapissa vaan myös esimerkiksi alueella jolta itse tulen meillä on nimenomaan luontomatkailussa rajattomat mahdollisuudet mutta onko meidän henkinen infrastruktuuri turismiin liittyen kunnossa tarkoitan tällä sitä onko asianmukaista koulutusta jotta saadaan turismin palvelukseen henkilökuntaa ja kaikki muut reunaehdot täytettyä markkinointia myöten

puhemies nyt tarvitaan älykästä ja nykyaikaista aluepolitiikkaa mutta tarvitaan myös maakuntien vahvuuksia esille tuovaa elinkeinopolitiikkaa liikenneinfran ratkaisuilla on valtavan suuri merkitys sille voidaanko koko maa pitää asuttuna ja esimerkiksi itä suomi on nyt jäänyt jälkeen liikennehankkeiden rahoituksessa aivan selkeästi puhemies myös alueellistamispolitiikalla on oma merkityksensä ja alueellistamispolitiikka tuntuu kärsineen kyllä nykyisen hallituksen aikana melkoisen alasajon ainakin päätöksiä on kovin vähän ja olemassa olevienkin päätösten otetaan nyt esimerkkinä vaikka fimean siirtäminen kuopioon on ollut tuskaisen vaikeaa nyt seuraava päätös tehdään sitten tuomioistuinviraston paikasta ja asiaa valmistellut toimikunta esittää helsinkiä saa nähdä miten tässä asiassa käy poliittinen tahtotila nimittäin tuodaan esille tekojen kautta

suomen taloudella pyyhkii nyt hyvin ja vaikka kaupunkialueet ovat kasvun keskiössä kasvu tapahtuu todella myös maaseudulla poimin vähän esimerkkejä jo vuonna kaksituhattaviisi talous kasvoi parhaiten kymenlaaksossa ja keski suomessa tämän vuoden aikana voin mainita lapin kainuun keski pohjanmaan pirkanmaan ja varsinais suomen maakunnissa yritysten liikevaihdon kasvu on ollut keskimäärin kolmetoista viiva seitsemäntoista prosenttia ja pohjanmaalla yritysten vienti vetää todella hyvin meillä on koko koko suomen alhaisin työttömyys ja korkein työllisyysaste jos poimin pari yksittäistä esimerkkiä voin mainita esimerkiksi turun telakan ja äänekosken biotaloustehtaan ja mikä yhdistää näitä se on se että yhteiskunta ja valtio ovat olleet mukana tukemassa innovaatiotuen logistiikan ja infran kautta tämä on erittäin tarpeellista että tuemme

koko suomessa

arvoisa herra puhemies on hyvä kuulla tässä salissa että vastakkainasettelun aika on ohitse se on ollut jo kauan sitten tuolla maaseudulla kun on tavannut mökkiläisiä ja varsinkin suomen metsänomistajista suurin osa on kaupunkilaisia huoli on siitä miten ne maaseudun palvelut siellä toimivat yhtä lailla kuten rinne otti esille miten meidän pääomat siellä kestävät yhtä lailla on kaupunkilaisella mökinomistajalla kuin sillä yrittäjälläkin se huoli

tulen turun uudenkaupungin ja rauman alueelta jossa tiedetään toki lähihistoriasta mitä äkillinen rakennemuutos tarkoittaa puhemies nyt ollaan päinvastaisessa tilanteessa jossa pitäisi yhteiskunnan löytää ketteryyttä edes tiedostamatta puhutaanko kaupungeista vai maaseudusta monet nyt tähän positiiviseen rakennemuutokseen liittyvät yritykset toimivat sekä kaupungissa että maaseudulla erityisesti ottaen huomioon laajan alihankintaverkoston joka tässä meidän tapauksessamme ulottuu itä suomen rajoille saakka

ministereille lintilä ja lindström jotka ovat hyvin rakentavasti olleet selvitysmies ahon työtä tukemassa ja viemässä eteenpäin toivon että tässä suhteessa myöskin seuraa jatkoa koska tämä yhteiskunta ei tarvitse vain meillä vaan koko maassa ketteryyttä reagoida myöskin positiivisessa tilanteessa

tätä kakkosmetropolin asemaa nostaisin ja ihan samalla lailla on hyvä että eri puolilla suomea toimitaan siinä puhemies minun huoleni onkin että tämä hallitus on monesti toiminut juuri hyvinkin keskittävällä tavalla ja ikään kuin on ollut siinä suhteessa haasteellista ymmärtää kun puhumme junaliikenteestä kun puhumme posteista kun puhumme sairaaloista kun puhumme esimerkiksi käräjäoikeuksista tai näistä kaikista toisaalta voin sanoa että politiikan sanat ja teot menevät ristiin mutta kaiken kaikkiaan puhemies minkä haluan vielä ministeri lindströmille erikseen todeta on se että tämä alueellinen kuntavetoinen työllisyyskokeilu on toiminut erinomaisesti niin kuin

tää on tyhjien talojen maa jossa kotien arvo on nolla joutuu ihmiset asumistehtaisiin muuttamaan pakko velkavankeudessa olla eli nyt muuttoliikkeen vuoksi ainoastaan maaseutu vaan myös tyhjenevät pienemmät kaupungit ja iso kysymys on se ministeri tiilikainen mitä tapahtuu näille kiinteistöille mitkä tyhjenevät näissä muuttotappiokunnissa tosiaan täällä on todettu että kansantuotetta tehdään maakunnissa pohjanmaalla muun muassa ja pirkanmaalla ja siellä tarvitaan osaavaa työvoimaa koulutuksen kautta sitä on saatava ja ennen kuin koko työväki on vain suurissa kaupungeissa me tarvitsemme ehdottomasti tuen edustaja viitasen näkemystä kolmosraiteen ja siitä eteenpäin ouluun saakka raiteita enemmän ja myös kolmostien ysitien nämä tiet ovat tärkeitä tämän koko teollisuuden kannalta ja myös laajakaista on maaseudun ja pienempien kaupunkien yrittäjille itse olen pirkanmaan yrittäjien jäsen ja tämä viesti sieltä tulee koko ajan että jos aiotaan toimia niin infran pitää olla kunnossa

kiitos keskustelualoitteesta edustajat honkonen ja mäkipää maaseudun elinvoima on osa suomea ei maamme olisi näin hieno omalaatuinen itsensä jos koko väestö pakkautuisi vain vetovoimaisimpiin kasvukeskuksiin me tarvitsemme elinvoimaista maaseutua myös tiloja jotka tuottavat kauppojemme hyllyille korkealaatuisia ja ja puhtaita kotimaisia elintarvikkeita

tarjoaa monille turisteille ainutkertaisia elämyksiä mikä tekee hyvää yhteiskunnan tulopuolelle työn ja veroeurojen myötä suomalaisilla tulee olla jatkossakin mahdollisuus asua maaseudulla mikä tarkoittaa sitä että valtion on pidettävä huolta myös pienempien paikkakuntien palvelutarjonnasta emme saa antaa eun sanella meille epäedullisia muutoksia myöskään maa ja metsätalouspolitiikan osalta byrokratia on silti tällä hetkellä todella vahvaa ja se on huono asia myös maaseudulle ja maataloudelle suomen edusta on pidettävä kyllä kynsin hampain kiinni edunvalvontamme on terästäydyttävä etenkin nyt kun brexit odottaa nurkan takana tämä kaupunkilaisten ja maaseudun asukkaiden vastakkainasettelu vaivaa edelleenkin mitä hallitus aikoo tehdä jotta se ei ole näin suurta

arvoisa puhemies täällä paljon puhutaan siitä että ei pidä syyllistyä tähän vastakkainasetteluun ja se on juuri näin mutta silloin sitten samalla pitää tunnistaa se että eihän toisen menestyminen ole toiselta pois vaan mehän olemme osa tätä kokonaisuutta suomen taloudellisen kasvun ja ja muunkin hyvinvoinnin kannalta keskeistä on se että annetaan eri osatekijöiden menestyä heidän omista lähtökohdistaan tämä koskee niin suurempia kaupunkeja pienempiä seutukeskuksia kuin myös sitten tätä harvaan asuttua maaseutua ja kuitenkin rohkenen tähän loppuun todeta että kun katsotaan nyt näitä meidän talouden moottoreita niin pitkälti nähdään että kyllä sitä kehitystä tapahtuu enenevässä määrin myös sitä ihmisten liikettä näihin kasvukeskuksiin ja niiden menestymisen menestymisen tukeminen kyllä tukee sitä kokonaisuuden menestymistä menestymistä joten ei ainakaan nyt suitsita

herra puhemies suomessa varmasti on erilaisia ohjelmia aivan riittävästi minusta on tärkeätä kuitenkin että näiden ohjelmien pohjalle löytyisi yhteinen näkemys siitä miten miten kehitetään aluepolitiikkaa parasta aluepolitiikkaa minusta on se että tuetaan työpaikkojen syntymistä sinne missä luonnonvarat ovat ja missä vielä on työvoimaa tässä on paljon tehtävissä toimivat liikenneverkot ovat keskeisessä roolissa pystysuuntaisia liikenneverkkoja on kehitetty paljon tällä vaalikaudella mutta on muistettava että tarvitaan myös poikkisuuntaista liikenneverkkojen kehittämistä tämä on äärettömän tärkeää kun itä suomea ajatellaan sieltä olisi hyvä tuonne länsi suomen satamiin kuljettaa raaka aineita ja ja valmisteita siinä meillä on varmasti kehittämistä ihan oikeasti täällä on jo nostettu esille itse tiedän yrittäjänä sen että tänä päivänä koulutus ei vastaa elinkeinoelämän tarpeita ja tässä on iso haaste jos ihan oikeasti halutaan pitää suomi iskukykyisenä syvä maaseutu on suurissa ongelmissa tarvitaan myös kannattavaa alkutuotannon turvaamista ja siinä meillä on iso haaste

kuvaa hyvin hallituksen aluepolitiikkaa se että hallituspuolueen edustaja keskustelualoitteessa penää hallitukselta toimia valtion toimintojen alueellistamiseen me tiedämme että tämä on toiminut hyvin aikaisempien hallitusten aikana mutta haluan erityisesti puhua alueiden saavutettavuudesta

sellainen jonka saavutettavuus paranisi kun tekisimme tällaiset valtakunnalliset suunnitelmat tämä on tärkeää aluepolitiikan näkökulmasta

arvoisa herra puhemies kiitoksia tästä keskustelualoitteesta ja hallituksen aktiivisuudesta todella kun puhutaan kaupungistumisesta kuitenkin metropolistuminen on hieman eri asia kun hämeenlinnassa ja lahdessa väki vähenee se ei kerro kaupungistumisesta vaan se kertoo metropolistumisesta ja pääkaupunkiseudun erittäin voimakkaasta imusta seutukaupungit seutuohjelma on hyvä asia niissä on monia vahvuuksia paljon vientiteollisuutta koska niissä on edullinen kustannustaso edullista asumista hyvin motivoitunutta työvoimaa siksi uudessakaupungissa on autotehdas siksi iisalmessa ponsse menestyy se se rakentuu näille vahvuuksille onkin tärkeää että alueiden kehittyminen rakennetaan eri seutujen eri kaupunkien ja eri maaseutualueiden vahvuuksille sillä tavalla me saamme parhaita tuloksia aikaan
myönnän vielä puheenvuorot edustajille laiho salonen ja talja ja sen jälkeen ministeri tiilikaiselle korkeintaan kaksi minuuttia ehdottomasti

arvoisa puhemies kaupungistuminen on jo tapahtunut tosiasia kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu on kuitenkin tarpeetonta ilman metropolialueen ja suurten kaupunkien elinvoimaisuuden edistämistä ja hyödyntämistä maamme talous ja työllisyys eivät nouse kestävästi jotta palvelut voidaan turvata koko maan väestölle on kaupunkien elinvoimaisuuden ylläpitäminen ensiarvoisen tärkeää jos kaupunkialueisiin ei riittävästi panosteta ei muukaan suomi voi hyvin tämä on huomioitava myös maakunta ja sote uudistuksessa ja sen rahoituksessa

arvoisa puhemies on hienoa sanoa että vastakkainasettelu on tarpeetonta käytännössä valitettavasti se usein kuitenkin tuntuu siltä että toimet ovat juuri toisenlaisia vastakkainasettelua ei synny jos isoilla on viisautta huolehtia myöskin pienempien toimintaedellytyksistä onkin kysymys siitä onko näin ja onko hallitus valmis sitä edistämään kuten olette kuulleet teollisen suomen ydinalueita ovat juuri seutukaupungit seutukaupunkiselvityksenkin mukaan kuitenkin tiedämme sen että juuri seutukaupungit ovat olleet maamme suurimpia häviäjiä toimintojen keskittäminen on rangaissut eniten juuri seutukaupunkeja ja nyt se tapahtuu taas valtaa ollaan keskittämässä maakuntauudistuksen myötä tuntuukin siltä että jatkossa seutukaupunkien ääni kuuluu enää vain kuiskauksena miksi te olette tällaista ajamassa

arvoisa puheenjohtaja voidaan kysyä onko kuntien vahva itsehallinto alueiden yhteisen kehittämisen este maakuntauudistuksen keskeinen tavoite tulee ollakin kuntien tasa arvoinen kohtelu maakuntien ja niiden osien hyvinvoinnin perusta on hyvä työllisyys kasvupalveluiden allianssimallilla voivat kunnat kaupungit

ja maakunnat sopia rooleista alueiden elinvoimaisuuden kehittämisessä ja työllistämisessä maakunnan elinvoimaisuus on siis samalla sen osien elinvoimaisuutta sote palveluiden tuotannossa palveluiden päättämisessä maakunnittain tulee huomioida keskitettävät palvelut seudullisesti harvemmin tarvittavien palveluiden osalta ja sitten alueittain lähellä kunnissa järjestettävät palvelut jotka ovat lähipalveluita sote palvelut ovat työllistäviä palveluja ja ne ovat merkittäviä kuntien ja seutukaupunkien elinvoimaisuutta lisääviä tekijöitä maakunnalle on kokonaistaloudellista järjestää palvelut lähellä ihmistä
ministeri tiilikainen se maks kaksi
minuuttia arvoisa puhemies edustaja joona räsänen tiivisti hyvin että toisen menestys ei ole toiselta pois ja tähän itse asiassa hallituksen kaupunkipolitiikka nojaa kestävän kaupunkikehityksen ohjelma joka on ikään kuin sateenvarjo

ydin on siinä miten kaupunkien kehitys ja kasvu on kestävää ihmisten ja ympäristön kannalta ei niinkään siitä kasvunopeudesta ole kyse silloin on tunnistettu se että kaupungit älykkään liikenteen älykkään sähköverkon ja kiertotalouden myötä generoivat uudenlaista bisnesmahdollisuutta ja kasvua mutta toisaalta meillä on tosi tarpeen se että varmistamme että kasvu maassa on esimerkiksi vähähiilistä ja kaupunkien irtautuminen fossiilisista polttoaineista on tuiki tärkeä tavoite myös sosiaalinen kestävyys ja terveellisyys on kestävässä kaupunkikehityksessä oleellista kohtuuhintainen asuminen ja riittävät virkistysalueet ydintä valtiovalta toimii yhdessä kaupunkien kanssa tämän kestävän kaupunkikehityksen eteenpäinviemiseksi olemme esitelleet tätä metropolipolitiikan neuvottelukunnassa kaupunkien yhteistyöverkostossa ja seutukaupunkien yhteistyöryhmässä ottaneet palautteen ja kehitämme tätä viisivuotista ohjelmaa eteenpäin

on yhtä lailla oltava helsinkiläisille rakas

puhemies koko suomen tasapuolinen kehittäminen ja ja huomioiminen on äärettömän tärkeä asia meille kaikille ja on hyvä saada myöskin tähän keskusteluun kaakkoissuomalaista näkökulmaa hieman vastakkainasettelu kaupunkien ja maaseudun välillä on turhaa ne pitäisi nähdä pikemminkin toisiaan täydentävinä asioina myöskin kaupungin sisällä on sekä kaupunkiasutusta että maaseutua ja ne täydentävät toisiaan tällä hallituskaudella on esimerkiksi perusväylien korjausvelan pysäyttämiseksi pysäyttämiseksi panostettu erittäin paljon harvinaisen paljon suomen historiassa turhien normien purkamista on viety eteenpäin ja oikeastaan ympäristöministeriön ja ja ympäristöministerin sektorilla on erittäin paljon tehty asioita joiden myötä nyt alueen ihmiset pääsevät vaikuttamaan omiin asioihinsa se on äärettömän tärkeää haluan vielä nostaa yhden asian tähän

puhemies puhe kaupunkien puolesta ei ole ketään vastaan ja puhe maaseudun puolesta ei ole ketään vastaan tänään puhun itse kaupungeista tuon terveiset kaupungeilta jotka tosiaan parhaillaan ovat koolla helsinki symposiumissa on kyllä tietysti sääli että tämä keskustelu käydään tismalleen samaan aikaan ja ministeri joutui peruuttamaan osallistumisensa yhteiseen keskusteluun helsingin kaupungintalolla mutta tuon teille siellä julkaistun tutkijapuheenvuoron

pitäisin akuuttina tässä hetkessä kaupunkipoliittista arviota meneillään olevista hallinnon megahankkeista

ennen ministeri lintilää joka saa

puheenvuoron itselleen edustajat pakkanen ja kari ja ministeri lepällekin laitetaan puheenvuoro

arvoisa puhemies tämä keskustelu aluepolitiikasta on tärkeä ja hyvä keskustelu kiitän myös ja mäkipää tästä hyvästä avauksesta jotta me suomalaiset menestyisimme me tarvitsemme hyvän suomen ja tässä ministeri tiilikainen hyvin tiivisti sen että kaikki me tarvitsemme toisiamme kaupungeista ja maaseudusta pitää olla hyötyä molemmille jotta täällä helsingissä olisi hyvä olla niin itse koen niin että tuolta alueilta tulee tulee hyvää työvoimaa helsinkiin koulutettua työvoimaa mutta sieltä tulee myös hyvää raaka ainetta ja ja sitä kuuluisaa hyvää puhdasta suomalaista ruokaa mutta toisaalta jotta teollisuus joka pitää suomea hengissä menestyy tuolla alueilla niin se tarvitsee hyvät väylät ja siitä annan tälle hallitukselle erinomaisen kiitoksen että

ja suuri väyläpolitiikka ovat olleet merkittävässä asemassa

arvoisa herra puhemies viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana jona aikana olen saanut toimia politiikassa olen toiminut seutuhallituksen puheenjohtajana maakuntahallituksen puheenjohtajana ja lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtajana enkä koskaan ole kokenut että olisin näissä tehtävissä toiminut jotain vastaan vaan kaikkien puolesta kaikkia tarvitaan seutuja tarvitaan maakuntaa tarvitaan ja kaupunkeja tarvitaan kuitenkin on hyvä muistaa että kaupungit ovat kasvumoottoreita kiistatta kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla on valtava merkitys suomen kasvulle sen takia edustaja honkonen on sinänsä ihan ymmärrettävää että pormestari vapaavuori ja aitoa kipuilua siitä mikä kaupunkien rooli tässä kasvussa on jatkossa joten ei pidä asettaa vastakkain ei keinotekoisesti eikä tosiasiallisesti tätä

puhemies edustaja kari puhui viisaasti näinhän se on meitä kaikkia tarvitaan me tarvitsemme vahvoja kaupunkeja me tarvitsemme hyvää elinvoimaista maaseutua me tarvitsemme seutukuntia joissa voidaan hyvin ennen kaikkea me tarvitsemme kaikki ihmiset mukaan se minua nyt huolestuttaa tässä kun katsotaan mitä on tapahtumassa demokratialle varsinkin nyt kun mennään tähän hallituksen kaavailemaan maakuntauudistukseen jossa me maakunnille kunnon itsehallintoa minä uskon että meillä on niin viisaita päättäjiä ympäri suomenmaata että he myös olisivat oikein onnellisia jos he saisivat päättää itse minkälainen sairaalaverkosto on mitä leikataan missäkin minkälaisia päätöksiä tehdään juuri meidän maakunnassamme ihmiset eivät tykkää siitä että heitä holhotaan ja että asioita keskitetään ja uskotaan että se paras tieto on jossain ministeriössä helsingissä ihmiset uskovat siihen että he pystyvät itse tekemään päätöksiä omalla alueellaan

arvoisa puhemies kiitoksia näistä laajoista valtuuksista kiitoksia keskustelusta asiallisesta keskustelusta rakentavasta aluepolitiikka koskee ihan yhtä lailla pääkaupunkiseutua kuin maakuntien suomea koska elämisen ja yrittämisen edellytysten luominen on ainut vaihtoehto tai pohja kestävälle kansantaloudelle meillä on läpi valtakunnan vahvuuksia jotka perustuvat joko erityisosaamiseen tai luonnonvaroihin on matkailua pohjoisessa on biotaloutta keski suomessa on lääketeollisuutta esimerkiksi kuopiossa meillä on maailmanluokan akkuklusteri joka tulee sotkamosta harjavaltaan asti näitten hyödyntäminen on mielestäni se tärkein koska sellainen politiikka joka vahvimmin tukee koko suomen itsellistä taloutta ja ja jalostusarvon nostoa palvelee parhaiten myös alueitten kehittämistä se mikä täällä on tullut useaan kertaan esille on osaava työvoima ja siihen liittyvät ongelmat se on ehdottomasti meidän talouskasvun pullonkaula joka tulee ratkaista tämän hallituksen tavoite on työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin johon tämä hallitus tulee pääsemään seuraavan hallituksen tehtävä on nostaa se seitsemäänkymmeneenviiteen mutta se vaatii sitä että me ratkaisemme kaksi isoa ongelmaa pääkaupunkiseudun uudenmaan alueen erittäin vaikean rakenteellisen työttömyysongelman ja myös alueellisen työllisyyden liian suuret erot nämä kaksi ongelmaa meidän pitää yhdessä pystyä ratkaisemaan niin me pystymme seuraavalla kaudella siihen seitsemäänkymmeneenviiteen

ehkä yhteenvetona parasta antia tästä keskustelusta on se että laidasta laitaan täällä on käytetty puheenvuoroja vastakkainasettelua vastaan juuri näin yhdessä me tätä maata rakennamme laitanaan koko maa tarvitaan siihen hyvinvointiin ja talouskasvuun työllisyyden kehittymiseen hyvinvoinnin kehittymiseen niin maaseutua taajamia kirkonkyliä kuin kaupunkejakin se on ihan päivänselvä asia kun me haluamme biotaloutta kehittää kun me haluamme turvata maailman puhtaimman ruuantuotannon jatkossakin kun me haluamme pitää huolen meidän vesistöistämme kun me haluamme tarjota uusia matkailuelämyksiä yhä vaativammille matkailijoille tähän kaikkeen me tarvitsemme maaseutua maaseudun elinvoimaa sitä että siellä on infra kunnossa siellä on tietoliikennejärjestelmät ja infra kunnossa siltä osin siellä on myös auttavat palvelut myös tätä varten olen ja hallitus on asettanut tuon harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän jonka puheenjohtaja täällä jo jo ansiokkaan puheenvuoron käyttikin sieltä on nyt jo tullut ensimmäisiä ehdotuksia ja ehdotelmia siitä mitä se voisi olla mitä me yhdessä tämän asian eteen tekisimme siinä on kiinnitetty huomiota muun muassa siihen miten meidän kauppapalvelumme kehittyvät nuo pienet kaupat ovat yhä tärkeämpään rooliin monipuolisina palvelujen tarjoajina ja pisteinä siellä siksi meidän on yhdessä mietittävä mitä tämän asian osalle tehdään jotta tämä voidaan turvata tai vaikkapa mitä me voimme turvallisuuden osalta laajasti ottaen tehdä myös maaseudun ihmisten osalta siihen edustaja östman myöskin sudet mukaan totta kai siellä pitää olla turvallista elää ja yrittää kaikelta osin ja se pitää meidän turvata oli se politiikan muoto sitten mikä tahansa sen pitää pitää olla ihan yksiselitteisen selvää puhemies suomi elää parhaiten vain koko voimallaan se on ihan päivänselvä asia
arvoisat edustajat olen vielä merkinnyt tähän keskusteluun seuraavat puheenvuorot katsotaan josko nämä sitten riittäisivät se aikaikkunakin alkaa olla kohtamiten täynnä edustaja lindtman sen jälkeen edustaja kulmuni edustaja satonen edustajat mäkipää ja honkonen jotka ovat tämän aloitteen allekirjoittajia ja sitten ministeri vehviläinen hän saa kaksi minuuttia

edustaja tölli on tullut myöskin saliin ehkä hän saa sitten vielä ennen ministeriä näköjään puheenvuoron edustaja lindtman

siihen tietysti liittyy paitsi tämä ilmastokysymys myös tämä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma jota hallitus on ajanut aluepolitiikassa ja erityisesti kaupunkipolitiikassa on tärkeätä että hallituksen viestit ovat hyvin selkeitä tiedetään mitä ollaan tekemässä nyt hallitus esitteli ministeri berner esitteli että ensi heinäkuun alusta jatkossa suomessa tuetaan neljälläsadalla eurolla jokaista sähköpyörän hankintaa ja ja tämä julistettiin hyvin selkeästi tänään itse asiassa olemme juuri saaneet tiedon että valtiovarainministeri orpo on tyrmännyt tämän uuden avauksen myös moni veropolitiikan asiantuntija on tätä arvostellut mutta nyt kysymys onko hallituksella yhteinen linja siitä miten pyöräilyä edistetään kaupungeissa alue ja kuntaministeri vehviläinen mikä on hallituksen linja tuleeko tätä verotukea vai ei

puhemies haluaisin laajentaa tätä perspektiiviä keskustelussa hieman kansainvälisempään suuntaan nimittäin muutama viikko sitten esimerkiksi yhteinen nordregio tutkimuslaitoksemme hylkäsi tutkimuksen pohjoismaiden alueellisesta kilpailukyvystä valitettavasti suomi oli kyllä häntäsijoilla pääkaupungin osalta helsinki löytyi sijalta viisi pääkaupunkien jumbo ja kolmentoista suomen aluetta oli koko pohjoismaiden jumbosijoilla kaikissa vertailumittareissa me olimme heikolla tolalla jos ajattelee vielä laajemmin niin esimerkiksi ykn yhdyskuntarakenneohjelmissa mihin ministeri vehviläinenkin viittasi

on koko ajan korostettu sitä miten merkittävää on tasapuolinen aluekehitys koska ainoastaan sitä kautta voidaan estää populismin nousu jos miettii mistä donald trump tai brexit veti kannatuksensa niin vaikeilta rakennemuutosalueilta jos me nyt ajattelemme mistä suomi vetää omaa talouskasvuaan se lähtee lapin matkailusta länsirannikon satamista ja teollisuudesta siksi on tärkeää että ajatellaan suomea kokonaisuutena kaupunkien alueiden ja maaseudun monenlaisten alueiden täytyy pärjätä ja ja se on meille tärkeä asia

täällä ovat monet puhuneet liikenteen merkityksestä muun muassa edustaja rinne ja monet ovat myös kiitelleet tämän hallituksen panostuksia liikennehankkeisiin ja myöskin niitä tulevia ratkaisuja mitä parlamentaarinen työryhmä esitti näen myös sen erittäin keskeisenä asiana tässä koska olen valinnanvapauden kannattaja niin toivon että asia menisi juuri nimenomaan niin että mahdollisimman moni suomalainen voisi itse valita asuuko kaupungin keskustassa

työmatkavähennyksen heikentämiseksi työllisyydestä sanoisin vielä lopuksi sen että silloin kun kyse on pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien palveluista niin sen pitää olla lähipalvelu se on pirkanmaan kokeilunkin osoitus

arvoisa puhemies vuosia sitten vanha esimieheni sanoi että muistakaa oma menestyminen tulee vain yhteisön menestymisen kautta julkinen keskustelu tästä teemasta on joskus häirinnyt tämä vastakkainasettelu tulee mieleen se vanha satu ruumiinosista jotka kiistelivät keskenään että tarvitseeko pää muita ruumiinosia lopputulos oli se että pää ei tule menestymään jos muu kroppa ei ole kunnossa ja sama se on meidän valtakunnassa menestyvä pääkaupunki tarvitsee menestyvän muun suomen valtaosa tuotannosta tapahtuu muualla ja täällä on keskushallinto ja pääkonttorit on yhteinen etu että meillä on menestyvä pääkaupunki mutta ilman sitä että meillä on toimiva vahva tuotanto muualla suomessa meillä ei ole myöskään vahvaa keskustaa

kiitoksia puhemies halusin vain tuohon edustaja satosen puheenvuoroon selvennykseksi todeta että totesin siitä että tarvitaan metropolipolitiikkaa kasvukeskuspolitiikkaa me tarvitsemme toisen ja kolmannen kokoluokan kaupunkien seutukaupunkien politiikkaa ja sitten maaseutupolitiikkaa nämä kaikki yhteen yhteen nivottuna

kasvua maakunnissa mutta toistan vielä sen mitä äsken sanoin me tarvitsemme semmoista politiikkaa jossa jokainen ihminen kokee olevansa mukana suomalaisessa yhteiskunnassa toivottu ihminen täällä ja saa säällisen toimeentulon

arvoisa puhemies haluan kiittää kaikkia keskustelijoita tämä on ollut ihan hedelmällistä ja tietysti saamme olla onnellisia kaikki että kukaan ei puhunut tästä vastakkainasettelusta vaan jokainen toi omia näkökohtiaan uskon että suomen talous sitten kohisee tuolta pohjoisesta ivalosta aina hankoniemelle saakka

kunnat vaurastuvat myös tällä työllä samoin koulutus ei ole tietysti niin niin monipuolista kuin on täällä kaupunkiseudulla emmekä me kaikkea tarvitsekaan maalla on monta kertaa turvallista elää siellä on puhtautta rauhallisuutta meillä on yhteisöllisyyttä me pidämme toisistamme huolta mutta tämä keskustelu varmaan vie eteenpäin eli meidän pitää katsoa maata

arvoisa puhemies nyt kun täällä on tullut tämä maakuntavaaliasia esille niin tämän täällä viljellyn logiikan mukaanhan meitä keskuskaupunkien ulkopuolisia kansanedustajia ei olisi valittu tänne yhtäkään jos jos tämä logiikka mikä täällä on tullut esille pitäisi paikkansa ja mitä tulee tähän vastakkainasetteluun niin esitin tuossa puheenvuorossani tällaista hallitus ja oppositiorajat ylittävää pitkää sopimusta olisin siihen toivonut muun muassa teiltä sdp ja rkp vastaukset kannatatteko tällaista sopimuksellisuutta koska nimenomaan tätä sopimuksellisuutta ja vastakkainasettelun lieventämistä tarvitaan olin erittäin iloinen siitä että ministeri vehviläinen omassa puheenvuorossaan nosti esille tämän varsinais suomen siltasopimuksen ja sen menettelytavan tai toimintatavan laajentamisen aluepolitiikan keinoksi myös muualle suomeen mielestäni seutukuntien ja ja maakuntien ja valtion välillä voitaisiin tehdä tällaisia sopimuksia joissa sitten haettaisiin niitä ratkaisuja liikenteen

yhteistä näkemystä ja sen haluan todeta että kun meillä on tälläkin viikolla käsissä nämä uudet talouden ja työllisyyden luvut niin sen pitää myös antaa meille uskoa siihen että me voimme kehittää koko maata ja meidän pitää myös luottaa siihen että meillä on semmoista osaamista josta syntyy

pitää laittaa myös tämä meidän sote infra kuntoon sitten haluan korostaa sitä että kunnilla ja kaupungeilla on ihan valtava merkitys tulevaisuudessa ja jatkossa tämän hyvinvoinnin ja kasvun luomisessa ja elinvoiman luomisessa se on minulle tärkeä asia minä tiedän että kun kunnilla ja kaupungeilla on välineitä niillä on verotusoikeus yleinen toimiala niin ne myös siihen kykenevät minusta ehkä paras listaus tässä keskustelussa tuli kyllä edustaja ihalaiselta te te pystyitte jo katsomaan eteenpäin siitä mitä siellä yksittäisessä maakunnassa tarvitaan jotta se maakunta voi menestyä ja aivan lopuksi haluan todeta siihen kun tässä samaan aikaan juuri olisi pitänyt minunkin olla siellä helsinki symposiumissa että kyllä minä tietysti joudun haluan priorisoida eduskunnan keskustelua minun luottamukseni on eduskunnan varassa ja jos puhemiesneuvosto päättää että täällä on keskustelu tähän aikaan tällaisesta aiheesta ja minulla on tässä puheenvuoro niin minä tulen silloin eduskunnan keskusteluun mutta minusta on ihan selvä asia että pitää käydä tämmöistä räväkkää ja hyvää vuoropuhelua ja keskustelua kaikilla foorumeilla

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys kolmiulotteisista kiinteistöistä ei ole mikään aprilliuutinen vaan ihan oikeasti tällä edistetään mahdollisuuksia kiinteistöjen monipuoliseen käyttämiseen tähän astihan maankäyttö ja rakennuslaissa kiinteistönmuodostamislaissa ja kiinteistörekisterilaissa on käsitelty vain kaksiulotteisen nyt kun valtavia rakennuskomplekseja luodaan maahan on sitten menty sellaiseen lainsäädäntöön se lakimuutos on valmisteltu ja tässä on sitten mietintö jonka mukaan nimenomaan voidaan muodostaa kiinteistö sillä keinoin että se on myös kolmiulotteisesti jaettavissa eri kiinteistöiksi tämähän helpottaa kiinteistöjen käyttöä sillä keinoin aivan kuten aivan kuten tässä mietinnössä lukee että pystytään sama kiinteistö jakamaan eri eri kiinteistöihin vaikka se on yhtä yhtä ja samaa rakennusta se helpottaa rakennuksen hallinnointia voi kuvitella vaikka tilanteen että samassa kiinteistössä toimii vaikka kymmenen eri toimijaa ja ne ovat itsenäisiä toimijoita kaikki ja on paljon helpompi hallinnoida sellaista kiinteistöä koko valtavaa kompleksia kun jokainen oma kiinteistön osa on itsenäinen toimija itsenäinen oikeuskohde oikeuskohde joka voidaan vaikka myydä helposti pois ilman että siinä syntyy mitään juridisia ongelmia tämä on tätä nykyajan maailmaa mutta sen mukaan meidän pitää myös lainsäädäntöä kehittää

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksi päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies talousvaliokunta mietinnössään korostaa sitä että tämä lakiesityshän koskee ja tässä hallituksen esityksessä on kysymys nimenomaan vakuutusten tarjoamisesta niistä henkilöistä jotka tekevät tekevät vakuutuksista tar jouksia ja edustavat näin ollen vakuutuksenantajia on syytä muistaa se että lain lain uudistaminen ja parantaminen ovat lähteneet siitä että vakuutustoiminta on erittäin kansainvälistä toimintaa ja siellä toimii erilaisia vakuutusmeklareita ja tällä uudella lainsäädännöllä on nimenomaan luotu ne toimintaehdot millä vakuutuksen antamista eri välittäjien kautta hoidetaan tavallaan tämä muistuttaa kiinteistönvälittäjistä annettua lakia sielläkin vaaditaan asianomaiselta toimijalta erinomaista huolellisuutta ja ennen kaikkea ammattitaitoa vakuudeksi ammattitaidon kannalta nämä vakuutusedustajat ja sivutoimiset vakuutusedustajat on rekisteröitävä finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutuksenantajarekisteriin tässä rekisteröinnin edellytyksenä on muun muassa se että on riittävä ammattipätevyys ja ennen kaikkea hyvä maine elikkä tällä tällä rekisteröintimenettelyllä varmistetaan se että vakuutuksenantajat ja vakuutusmeklarit ovat ammattimaisesti työtään tekeviä hyvämaineisia ammattilaisia aivan kuten kiinteistönvälittäjätkin omalla toimialallaan ovat